Arvoisa puhemies, tämäkin asia on esillä vihreiden aloitteesta.

Heidän illuusiomaailmassaan ei ole asiaa, joka ei liittyisi ilmastoon. EU on asettanut ylikireitä ja toteuttamiskelvottomia päästötavoitteita, joilla korkeintaan verotamme itsemme hengiltä ja rahat jaetaan minne sattuu ilman päämäärää. Green Deal perustuu vapaaehtoispohjalle, mutta siitä on lyhyt askel pakottamiseen, jos ilmastohysteerikot saavat tahtonsa läpi.

Siihen kulttuuriin ei välttämättä kuulu pilkuntarkka pykälien tutkiminen.

Cato aikoinaan päätti puheensa aina samaan lauseeseen Olen muuten sitä mieltä, että Karthago on hävitettävä.

Siellä parhaiten tunnetaan ja tiedetään omat olosuhteet. Britannia karistaa pian kahleensa.